toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdestoista toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on katja hänninen johanna karimäen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kolmekymmentäyksi

pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja yleissopimuksen nojalla tehtävistä varaumista sekä annettavista ilmoituksista jotka ilmenevät esityksen liitteestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu asiasta päättyi kahdestoista toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä istunnossa keskustelussa on jari myllykoski riitta myllerin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset yksi viiva

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä on hallituksen esitys veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

kahden prosentin korotus tässä esityksessä korotusta

kaikkia keskustelijoita käymään keskustelut käytävällä kuunnellaan ministerin esittely olkaa hyvä
rintamalisää korotettaisiin nolla pilkku kuusikymmentäkaksi euroa kuukaudessa jolloin se olisi viisikymmentä pilkku yhdeksäntoista euroa kuukaudessa ylimääräinen rintamalisä on riippuvainen saajan muista eläketuloista ja ja sitä korotettaisiin keskimäärin euroa kuukaudessa jolloin se olisi seitsemänkymmentäkuusi pilkku viisikymmentäkolme euroa kuukaudessa ulkomaille maksettavaa rintamalisää ei makseta kuukausittain mutta sen määrää ehdotetaan korotettavaksi yksi pilkku kolme euroa kuukausitasolla laskettuna veteraanilisä korottuisi yksi pilkku kolme euroa kuukaudessa ja sen määrä olisi satakuusi pilkku euroa kuukaudessa korotusten yhteenlaskettu vuosikustannus on satakolmekymmentäviisituhatta euroa muutokset tulisivat voimaan ensimmäisenä päivänä huhtikuuta kaksituhattayhdeksäntoista joten vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kustannukset lisääntyisivät noin satatuhatta euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä kustannukset ovat samaa tasoa kuin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja seuraavina vuosina kustannukset alenevat noin kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentä prosenttia vuosittain veteraanietuuksia varten on valtion talousarviossa arviomääräraha etuuden saajia oli vuonna kaksituhattayhdeksäntoista seuraavasti rintamalisää sai yhdeksäntuhattakolmesataa henkilöä ulkomaille maksettavaa rintamalisää kahdeksankymmentä ylimääräistä rintamalisää neljätuhattasata ja veteraanilisää tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä henkilöä miehiä ja naisia on suunnilleen paljon eri ryhmissä kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset muutoksen toimeenpanosta olisivat arviolta neljäkymmentäviisituhatta

arvoisa rouva puhemies tämä on tärkeä korjaus joka nyt tehdään näihin indekseihin rintamalisän osalta kiitos siitä ministeri mattilalle ja myös eduskunnalle joka tähän tähän tilanteeseen reagoi kysehän oli siitä että kun indeksijäädytyksissä samassa lainsäädännössä olivat myös nämä veteraanien etuudet niin tuo pieni pieni

myönteisenä myös sitä että tällä vaalikaudella on yhdessä sovittu että veteraanirahat eivät enää käytännössä voi loppua vaan siinä vaiheessa kun näyttää että rahaa tarvitaan lisää niin sitä myös on lisää haettu pidän tärkeänä että tätä käytäntöä jatketaan myös tänä vuonna tätä kirjausta ei itse asiassa löydy nyt kun hallitus on vaihtumassa vaalien jälkeen ja toivon että uusi hallitus tekee saman korjausliikkeen saman tien eli on valmius siihen että

neuvottelukunnan kokous ja tuore tieto kertoo siitä että viimeinen iltahuuto kutsuu nopealla tahdilla näitä meidän kunniakansalaisiamme tammikuun puolessa välissä maassamme oli kymmenentuhattakolmesataakaksikymmentäkuusi

näiden kunniakansalaisten keski ikä on nyt kohonnut jo yhdeksäänkymmeneenneljään vuoteen näyttää siltä että noin viidennes heistä vuositasolla saa tuon viimeisen iltahuutonsa ja ja määrä tulee laskemaan lähivuosina erittäin nopeasti niin että vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi keskuudessamme on arvioiden mukaan enää reilu neljätuhattakaksisataa veteraania ja sotainvalideja heistä reilu kuusisataa eli on oikein että kannamme hyvää huolta viimeiseen mieheen ja viimeiseen naiseen näistä meidän veteraaneistamme ja ja heidän puolisoistaan on ollut myönteistä myös se että tänä vuonna ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista sotainvalidien laitoshoidon haitta asteraja pudotettiin kymmeneen prosenttiin ja samaan aikaan on myös tehty päätös että tänä vuonna ryhdytään tarjoamaan veteraaneille samat palvelut kuin sotainvalideille pidän myös itse tärkeänä että mahdollisimman pikaisesti pääsemme tästä invaliditeettirajaprosentista kokonaan eroon ja tulevaisuudessa voimme näille koko ajan ikääntyvämmille miehille ja naisille taata samat palvelut sillä heidän ikänsä on jo niin korkea että se yksin vaatii poikkeuksellisen paljon hoitoa ja hoivaa mutta lämmin kiitos maamme hallitukselle ja erityisesti ministeri mattilalle hyvästä hyvästä työstä tässä halutaanko
tästä asiasta käydä debatti nähtävästi eli avataan debatti niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron pyydän nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa

tämä ehdotus on todellakin kyllä sinällänsä oikea mutta tulee kovin myöhässä ja vasta sen jälkeen kun tästä viime syksynä useaan eri kertaan eduskunnassa keskusteltiin kun kaikille sotiemme suuri arvostus ja se esiintyy julkisissa kannanotoissa niin eihän sen arvostuksen mukaista ole se että hallitus esitti syksyllä ja eduskunta joulukuussa äänestyksen jälkeen hyväksyi että rintamamiesten eläkkeiden indeksejä leikataan sehän ei ollut oikein nyt sitten tapahtui korjaus hyvä niin mutta on siis aihetta todeta että se mitä syksyllä oli tapahtumassa hallituksen esityksestä joka vielä joulukuussa hyväksyttiin äänestyksen jälkeen oli väärin ministeri huolella vältti sanomasta että tässä korjataan joulukuussa tehtyä äänestäen tehtyä väärää päätöstä hyvä että korjataan mutta olisi aika ottaa opiksi niin että kun sanotaan että veteraanit ovat tehneet arvokasta työtä ja arvostamme heitä niin sen täytyisi näkyä myös käytännön toiminnassa johdonmukaisesti eikä niin että siitä joudutaan täällä käymään kohtuullisen iso keskustelu ja sitten tekemään näitä paikkuuheittoja
arvoisa

muuta paikallaan että nyt tämä veteraanietuuksien tasokorotus elikkä tavallaan indeksijäädytyksen palautus toteutetaan se on ihan oikein voi sanoa kauneusvirheeksi tätä aiempaa ratkaisua että sitä ei voitu hoitaa vielä viime vuoden puolella mutta hyvä näin arvoisa puhemies kyllä täytyy katsoa ihan oikeasti niitä kokonaisuuksia missä missä mennään ja olen kyllä ymmärtänyt että eduskunta ja eduskuntapuolueet kaikki ovat olleet olleet sillä asialla että huolehditaan meidän kunniakansalaisistamme kuten meidän vanhusväestöstämme toivon mukaan mahdollisimman hyvin muutoinkin ja se on näkynyt kyllä nimenomaan tämän hallituskauden panostuksissa veteraanietuuksiin kotiin vietävät palvelut ovat ovat nyt ihan omalla tasollaan ja kysymys onkin monesti monesti siitä kuinka ne kunnialla saadaan hoidettua meillä on monia alueita ja kaupunkeja muun muassa kuopion kaupunki jotka ovat erinomaisesti hoitaneet nämä kysymykset mutta on paljon myös kuntia joissa

oppositio täällä vahvasti nosti tämän asian esille että veteraanietuuksiakin ollaan leikkaamassa niin niin te peruitte sen ja te tuotte nyt sitten korjausesityksen mikä on erittäin hyvä asia mutta minä nostaisin esille nyt tässä vielä edelleen kun me puhumme sotainvalideista ja rintamaveteraaneista sotainvalidien ja rintamaveteraanien puolisot lesket ja sotalesket ja heidän tilanteensa meidän yhteiskunnassamme kysyn teiltä ministeri onko heillä oikeus saada kotona asumista tukevia palveluja vai olisiko tässäkin korjattavaa lain mukaan koska kovin paljon tulee viestiä että sotalesket eivät ole oikeutettuja kotiin vietäviin palveluihin he kaipaisivat niitä kipeästi olen tehnyt tästä myös kirjallisen kysymyksen katsoin että vielä ette ole ehtinyt siihen vastata mutta varmaan pian se vastaus

rouva puhemies on tärkeää että tämä kauneusvirhe mihin edustaja viittasi aikaisemmin korjataan eli etuudethan on tosiaan sidottu kansaneläkeindeksiin ja kun siinä jäädytys oli niin tällainen virhe tapahtui ja nyt se korjataan kysehän ei ole sinänsä suurista rahoista rahasummana puhutaan kuudestakymmenestä sentistä tai mutta periaate tässä on erityisen tärkeä ei ole tietenkään oikein että meidän kunniakansalaisiltamme millään tavalla leikattaisiin tilanteessa jossa niin kuin edustaja heinonen kertoi yhä useammalla iltahuuto kutsuu kuitenkin täytyy nähdä se koko kuva toivon että tänäkään vuonna seuraavan hallituksen päätöksellä rahat veteraanipalveluihin eivät lopu ylipäätään tämän hallituksen aikana tietysti myös opposition tuella on lisätty kymmeniä miljoonia määrärahaa näihin asioihin ja tietysti tämä veljet samalle viivalle lakiesitys myös opposition tuella ollaan saatu voimaan niin että se tulee tämän vuoden aikana marraskuun alusta käyttöön eli saadaan samat palvelut samoin periaattein kaikille rintamaveteraaneille kuin on sotainvalideilla erittäin tärkeä uudistus
arvoisa rouva puhemies varmasti kaikki tässä salissa olemme samaa mieltä että tämä korjaus nyt pitää saada mahdollisimman nopeasti eduskunnasta läpi mutta emme voi olla tyytyväisiä siihen että tällainen virhe tehdään emmekä myöskään siihen että tämä on osa isompaa kokonaisuutta kel indeksien ei se että nyt korjataan veteraanien kohdalta tämä kysymys tämä korjataan sen vuoksi että oppositio kerta toisensa jälkeen nosti tämän esille tämä nostettiin esille tästä äänestettiin ja tämä kuvasti hallituksen välinpitämättömyyttä kansaneläkeindeksien leikkauksissa se että tällaiseenkaan asiaan ei kiinnitetty huomiota mutta samaan aikaan täytyy sanoa että ei se voi olla oikein että nousukauden aikana eläkeläiset laajasti jäävät ilman indeksikorotuksia ja ne jäädytetään tästä olemme samaa mieltä että tämä pitää korjata mutta ei tämä muuta miksikään sitä törkeää epäoikeudenmukaisuutta mitä suurin osa meidän eläkeläisistä hallituksen kohdalta on saanut kokea tämän indeksijäädytyksen myötä

arvoisa puhemies sehän meni sillä tavalla että salikeskustelussa tämä asia todettiin viime joulun alla ja salikeskustelussa myöskin todettiin että tämä asia pitää korjata ja tästä löytyi yksimielisyys ja tässä se korjausesitys nyt on ei tämä nyt sen kummempi asia ole kauneusvirheeksi tätä voi tietenkin sanoa ja on harmillista että tämä nyt ylipäätään joudutaan korjaamaan mutta parempi näin kuin ei ollenkaan

puhemies tietysti on todella hyvä että tätä asiaa nyt korjataan edustaja heinonen on ihan oikeassa siinä että ollaan tehty myös paljon hyvää nyt tällä kaudella haluaisin että tämä työ veteraanien ja sotainvalidien puolesta jatkuu niin että turvataan kotiin vietävien palveluiden laatu ja määrä kaikille niitä tarvitseville ja että poistetaan haitta sitten edustaja juvonen puhuit aivan oikein leskien ja puolisoiden asemasta tätä pitää myös pitää mielessä ja parantaa eli emme voi vielä sanoa että meillä olisi kaikki kohdallaan vaan kyllä

veteraanien kunniakansalaistemme kannalta on ikävää että tämä veteraanietuuksiin tarkoitettu leikkaus korjataan vasta jälkikäteen kritiikin saattelemana sen ansiosta vaikka kokonaisuudessa on kysymys pienestä summasta niin en kuitenkaan puhuisi tässä yhteydessä kauneusleikkauksesta mielestäni se ei ole ihan asiallinen termi tässä yhteydessä tässä korjataan todellakin se virhe mikä viime vuonna tehtiin ja kyllä tässä näkyy myös mikä merkitys oppositiolla on demokratiassa se että nostetaan esiin epäkohtia se nousi todellakin silloin viime syksynä hyvin voimakkaasti

viime syksynä tehdyn kuukausien sinnikkään työn tuloksena hallitus on nyt vihdoin tuonut esityksen jolla tämä veteraanien eläkkeiden leikkaus korjataan

tässä on kyse periaatteesta koska tässä koko leikkauksessa oli kyse periaatekysymyksestä siitä millä arvoilla suomessa päätöksiä tehdään tilanteessa jossa talous kasvaa ja työllisyys nousee se että edes esitetään sotiemme veteraanien eläkkeiden rintamalisien leikkaamista on väärin arvoisa puhemies tämä avaa myös keskustelun koko tämän hallituksen politiikasta joka kohdistuu suomalaisten perusturvaan talous kasvaa työllisyys nousee elämme todennäköisesti suhdannehuippua arvoisa hallitus eikö meillä tässä tilanteessa ole varaa luopua jo neljännen kerran perättäin tehtävistä tavallisten suomalaisten perusturvaan kohdistuvista leikkauksista

rouva puhemies tänään neuvottelukunta kokoontui ja kyllä tämä hallitus sai siellä varsin laajasti järjestöiltä kiitosta veteraaniasioiden hoidosta ja haluan ne välittää myös vastuuministeri pirkko mattilalle tämän hallituskauden aikana on näitä asioita viety määrätietoisesti eteenpäin toki monta asiaa niin että niitä ovat olleet yhdessä tekemässä sekä oppositio että hallitus eli on etsitty yhdessä ratkaisua siihen että meidän kunniakansalaisistamme pidetään entistä parempaa huolta

salin vasemmalta oikealle yhdessä kaikkien puolueiden kiinnittää huomiota ja nostan keskusteluun myös sen että meillä on esimerkiksi sotaorvot isona ryhmänä vielä täysin ilman minkäänlaista apua ja

arvoisa rouva puhemies veteraanien asia on meidän yhteinen asiamme siinä rajapinnassa ei ole hallitusta tai oppositiota siinä on isänmaata rakastava kansa joka kunnioittaa meidän veteraanisukupolviemme tekemää työtä toivoisin että tässä salikeskustelussakin muistettaisiin kuitenkin tietyt faktat siitä mitä täällä eduskunnassa säädetään kauneusvirhe käsitteenä ei kyllä sovi tähän asiaan lainkaan tai sitten se kauneusvirhe on on tehty useamman kerran vuonna kaksituhattakuusitoista maan hallitus esitti samanlaisen leikkauksen vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista itsenäisyytemme juhlavuodelle esitettiin samalla lailla leikattavaksi rintamalisiä kyse ei ole mistään kauneusvirheestä vaan jonkunlaisesta järjestelmävirheestä joka meinaa jäädä sinne talousarvion pohjiin toivon että tämä oli viimeinen kerta kun tästä asiasta eduskunnassa tarvitsee keskustella ja toivon että ministeri vastaa millä tavalla tämä kauneusvirhe sitaateissa tai ilman poistetaan eduskunnan

puhemies tämä on ehkä enemmänkin eduskunnan valiokunnissa budjettikäsittelyssä tapahtunut työtapaturma tämä olisi pitänyt siellä hoitaa mutta se ei onnistunut hyvä että se on hoidettu nyt tässä todellakin todellakin kaikilla puolueilla oli oli omat säästölistansa myöskin sdpllä vaalien vaalien jälkeen ne ovat unohtuneet mutta todellakin niin kuin tässä todettiin on paljon tehty yhdessä veteraanien hyväksi tällä vaalikaudella ja arvoisa puhemies minä luulen että he eivät odota täällä mitään erityistä oppositiokeskustelua nyt kun ne

tämä korjaus on oikein tarpeellinen kiitos siitä oppositio nosti ongelman esille vahvasti ja se on nyt mennyt maaliin siitä kiitos myös oppositiolle jos ajatellaan veteraanien tilannetta viime vuosikymmeninä niin kyllähän nyt täytyy peiliin katsoa monen puolueen taholta miksi asioita ei aikaisemmin ole hoidettu tarpeeksi hyvin aivan kuten heinonen sanoi tässä heitä on jäljellä enää

sotainvalideja vähän yli tuhat ja heidän eteensä jotka vielä ovat keskuudessamme tehdä vielä paljon mutta heidän jotka ovat tuolla yläkerrassa ei enää voi korjata meillä on tulevaisuudessa myös sotaorvot meillä on miinanraivaajat meillä on sotalesket joiden asioitten eteen voidaan vielä paljon tehdä ja toivonkin että kaikki puolueet lähtevät näihin talkoisiin mukaan turussa on hoidettu aika hyvin tämä että veteraanit saavat ne palvelut mitä kuuluu monessa kunnassa asia ei vieläkään ole näin siihen pitää kiinnittää huomiota perussuomalaisille

rouva puhemies varmasti ei ole mitään epäselvyyttä siitä että jokaiselle puolueelle tässä salissa veteraanit ovat kunniakansalaisia siksi meillä on ollut hyvä yhteinen näkemys siitä että yhteisesti parlamentaarisessa hengessä kunnioittavassa hengessä näitä asioita on voitu edistää ja niin on toimittu näen että tässäkin asiassa hallitus on minä kutsun sitä kauneusvirheeksi edustaja rossin tapaan lisännyt ja korjannut ja oppositio on siihen sinänsä tyytyväinen sen pistän tyytyväisenä merkille edustaja räsänen tässä viittasi että joku olisi puhunut kauneusleikkauksesta kun puhutaan näistä summista ei sellaista termiä me emme käytä vaan puhuimme nimenomaan kauneusvirheenä siitä että tämä asia ylipäätään pääsi tapahtumaan mutta nyt se on korjattu kuitenkin täytyy korostaa kokonaiskuvaa me olemme täällä yhteisesti päättäneet muun muassa veljet samalle viivalle lakiesityksestä rintamaveteraaneille kaikille korvataan asumista tukevat palvelut samoin periaattein kuin sotainvalideille tämähän oli vuosikausia sotaveteraanijärjestöjen tavoite ja vaatimus ja kun se nyt kaikkien puolueiden tuella toteutuu niin kyllähän tästä täytyy

hyvä että näin mutta tässä on todellakin kysymys hallituksen väärän päätöksen perumisesta tässä on kysymys hallituksen leikkauksen perumisesta sitä hallitus esitti sitä joulukuussa tässä salissa käsittelimme olen iloinen siitä että oppositiosta käsin saimme tämän isoon keskusteluun ja näin ollen tämä väärä päätös perutaan nyt ministeri hieman säästeli tämän kohdan kertomista omassa esittelypuheenvuorossaan ikään kuin tämä joulukuu jolloin tästä asiasta keskusteltiin ja äänestettiin olisi pyyhitty ministerin almanakasta pois mutta näinhän tämä totuus tässä todellakin meni mutta puhemies tämä herättää kysymään juuri vähän laajemminkin tämän hallituksen arvopohjasta eli nyt kun todella olemme eläneet kasvun vuosia ja kasvun tulisi kuulua kaikille niin neljännen kerran toden totta nyt

arvoisa rouva puhemies tämä korjausliike on pikemminkin kunnialiike tai velvollisuusliike joka meidän on hoidettava yhdyn kyllä siihen ajatukseen että tavallaan tätä keskustelua ei täällä edes tarvitsisi käydä vaan tämän pitäisi olla meille automaattinen asia joka hoidetaan ihan vapaaehtoisesti hyvin ja vielä vähän paremmin meille jää tämänkin jälkeen vielä keskusteltavaa siitä että joka vuosi jo alkusyksystä sotaveteraanien hoitoon tarkoitetut rahat loppuvat ja joka syksy täällä käydään keskustelua miten näitä rahoja sinne lisätään tämäkin pitäisi hoitaa aivan automaattisesti ministeriön puitteissa että ei alibudjetoitaisi sitä rahaa jolla näitä meidän upeita ihmisiämme hoidetaan

happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista se voidaan tässäkin kohdassa sanoa kun katsotaan näitä korotuksia mitkä nyt saatiin aikaan ja kun nämä ovat pelkästään korjaus siihen mitä hallitus on tehnyt niin itse asiassa mitään lisää tai korotusta ei veteraaneille tule tulee vain se olisi pitänyt tulla jo aikaisemminkin arvoisa ministeri mattila haluaisin kysyä teiltä kun kerroitte tuossa kuinka paljon maksaa valtiolle kun tämä tehdään kuinka paljon se tuo verotuloina kunnille ja valtiolle nimittäin näin pienet korotukset mitä tässä on nolla pilkku kuusikymmentäkaksi senttiä yksi pilkku kuusikymmentäkolme senttiä yksi pilkku kolmekymmentä senttiä

rouva puhemies edustaja laukkanen täällä aivan oikein totesi että näiden pitäisi tulla automaattisesti ja niinhän ne tulevatkin se on erillinen päätös jonka hallitus on tehnyt että näitä korotuksia ei tule meidän lainsäädäntömme lähtee siitä että indeksikorotukset tulevat automaattisesti ja tarvitaan erillinen päätös jotta indeksit jäädytetään ja se erillinen päätös tehtiin myös näiden osalta hallituksen toimesta opposition sitä vastustaessa mutta kyllä tämä hallitus myös silloin kun indeksi meni miinuksen puolelle

perui sen sen aikaisemman päätöksensä että indeksit jäädytetään silloin kyllä indeksi toteutettiin kun se meni miinuksen puolelle eli leikkasi arvoisa rouva puhemies minun on pakko kysyä näiden kaikkien vuosien jälkeen ministeri mattilalta voitteko käsi sydämellä sanoa että olette tehnyt hyvää politiikkaa

juvonen nylander heinonen ja laukkanen nostivat esille että tässä on vielä työtä jatkokausille jatkovuosille siihen viimeiseen iltahuutoon saakka edustaja juvonen en ole täysin varma onko kysymys menossa ministeri saarikon vastattavaksi vai allekirjoittaneelle se varmasti selviää sitten tuolla ministeriössä edustaja tolppanen kysyitte verotuloista ja kun katselin tätä hallituksen esitystä sellaista arviota täältä en ainakaan näe täällä on sitten näitä muita kustannuksia laskettu ja vielä kysymykseen siitä mitä tulee hallituksen olen edustaja viitasen kanssa samaa mieltä että tähän asiaan varmaan palataan jossakin muussa keskustelussa kuin tässä sitten kun on koko hallitus paikalla katson että tämmöinen hallituksen politiikkaan vastaaminen on myöskin pääministerin tehtävä tässä arvoisa puhemies

arvoisa puhemies tämä hallituksen aikomus leikata sotiemme veteraanien rintamalisistä suhdannehuipussa oikeastaan kiteyttää sen kuinka epäoikeudenmukaista hallituksen politiikka eri väestöryhmissä on ollut ministeri mattila sanoitte että te te ette halua keskustella siitä kuinka teidän politiikkanne kohtelee eri väestöryhmiä ja onko siinä sosiaalista oikeudenmukaisuutta mutta nyt kun te tuotte kuukausien keskustelujen jälkeen tämän esityksen että tämä voidaan korjata niin kysymys kuuluu eikö olisi oikein katsoa nyt samassa yhteydessä laajemminkin niitä päätöksiä joita olette tehneet talous kasvaa työllisyys nousee elämme suhdannehuippua mutta neljättä vuotta peräkkäin opiskelijoiden eläkkeensaajien ja lapsiperheiden turvaa leikataan neljättä kertaa peräkkäin ministeri mattila te ette tehnyt hallitukselle esitystä että nämä leikkaukset perutaan onko tämä mielestänne oikein
arvoisa puhemies neljä vuotta sitten kun hallitus aloitti maa oli kyllä ihan katastrofin partaalla luottoluokitus oli useammassakin yhtiössä putoamassa ja oli pakko tarttua koviin aseisiin talouden ja työllisyyden parantamiseksi ja siinä siinä näin sitten tapahtui muutos on ollut selkeä mutta kun nyt viimeiset kaksi vuotta tilanne on ollut paljon parempi sen jäljiltä mitä sosiaalidemokraateilta jäi neljä vuotta sitten niin nyt kyllä oli suuri virhe että näihin veteraanietuuksiin tartuttiin leikkausten muodossa eli indeksien jäädyttämisen muodossa ja

arvoisa rouva puhemies ministeri mattila tämä on teidän vastuualueellanne te ette voi mennä koko hallituksen selän taakse vaan kyllä teidän pitää ministerinä vastata perusturvasta joka teille kuuluu nyt on kaksi oleellista kysymystä ensimmäinen on kun kel indeksien leikkaukset eivät ole koskeneet vaan ne ovat koskeneet kaikkia perusturvansaajia niin oletteko te esittänyt hallituksessa että kel indeksien jäädytyksistä nousukaudella luovutaan oletteko te tehnyt sen esityksen ja kuka tätä esitystä on vastustanut ja toinen kysymys on nyt kun te korjaatte aivan oikein me olemme kaikki yksimielisiä että veteraanien osalta tämä pitää korjata niin miksi te ette tässä yhteydessä tuonut esitystä siitä että kaikkien

puhemies mielelläni vastaan edustaja lindtman sanoitte että en halua keskustella käytätte totuutta varomattomasti mutta katson että koko hallituksen politiikka ei ole keskustelussa silloin kun käsitellään yhtä hallituksen esitystä pientä muutosta vaikka se merkittävä muutos onkin en ole koskaan kiistänyt sitä etteikö indeksijäädytys ole varmasti tämän hallituksen kipeimpiä päätöksiä se on tehty mitä kehyksestä on sovittu kehysmenettelyssä ja myös siinä katseeni kääntyy valtiovarainministeriöön mutta mitä tulee hallituksen luottamuksellisiin keskusteluihin niin niitä en

puhemies tällä esityksellä te kuukausien keskustelujen jälkeen nyt taivutte perumaan sotiemme veteraanien eläkkeeseen kohdistamanne indeksileikkauksen kyllä tässä salissa eduskunnassa on nyt paikallaan puhua siitä kokonaisuudesta joka liittyy näihin leikkauksiin jotka olivat myös kohdistumassa tai ehtivätkin osin kohdistua rintamaveteraaneihin ja kysymys kuuluu kun ministeriöiden esitykset valtiovarainministeriölle ovat julkisia ne ovat julkisia asiakirjoja ne eivät ole mitään luottamuksellisia ja niitä te ette voi salata niin arvoisa ministeri onko oikein että tilanteessa jossa talous kasvaa ja työllisyys nousee neljättä kertaa peräkkäin te leikkaatte opiskelijoiden eläkkeensaajien ja lapsiperheiden perusturvaa ja jos ei ole

ja on aivan varma että luottamuksellisia keskusteluja en voi käydä mitä tulee siihen onko oikein mielestäni on arvo myös siinä että pidetään julkisesta taloudesta huolta mielestäni arvo on myös siinä että autetaan ihmisiä työttömyydestä pois ja kyllä

täysin monta kertaa se on todettu ja varmasti kaikista asiakirjoista se myös käy ilmi hallitusohjelmaneuvotteluissa sovitun kehyspäätöksen mukaisesti muuta mahdollisuutta minulla tuskin on ja vielä siihen kun täällä penätään saako keskustella tämä sali varmasti saa keskustella tämähän on se paikka missä keskustellaan mutta jos puhutaan siitä hallituksen kokonaispolitiikasta niin se ei ole tämän lakiesityksen aikana minä katson etten pysty puhumaan koko hallituksen suulla tässä enkä pääministerin tai valtiovarainministerin suulla
mennään puhujalistaan debatti voidaan avata vielä myöhemminkin jos siihen tarvetta ilmenee nyt puhujalistalta ensimmäinen puheenvuoro edustaja viitanen
arvoisa puhemies oikeastaan sanon tähän alkuun nyt sitten hieman pitemmän kaavan mukaan että tietenkin on oikein että tämä väärä päätös perutaan on oikein kunnioittaa meidän sotiemme veteraaneja ja on myös hyvä että tässä salissa on kiinnitetty huomiota myös näiden leskien ja sotaorpojen asemaan jota tulee myös jatkossa kohentaa siinä on varmasti paljon tekemistä arvostus heille heille kaikille jotka meille tuleville polville ovat

sellaisia ratkaisuja mitkä

me olemme neljä kertaa nähneet tilanteen jossa hallitus on neljä kertaa arvoisat perussuomalaiset peräkkäin leikannut kaikkein heikompiosaisilta leikannut perusturvaa jäädyttänyt ja sitä kautta esimerkiksi pientä työeläkettä saavat opiskelijat kaikki ovat kärsineet kaikki ovat kärsineet ministeri mattila ja arvoisat hallituspuolueet ja nyt jos koskaan tämänkin päätöksen yhteydessä on mahdollisuus varmasti tästä keskustella ja harmillisesti ette nyt suoraan voinut vastata edustaja lindtmanin kysymykseen onko oikein että näin on ollut onko oikein vaan annoitte ehkä ymmärtää että mielestänne mahdollisesti vaikenemalla annatte jonkun signaalin mutta sitten tietenkin tekee mieli kysyä kuka on määritellyt että näin on tehtävä onko se kokoomus keskusta siniset kaikki ainakin tuntuvat kovasti näin tehneen samaan aikaan kun kuitenkin meillä on ollut varaa kaikkein varakkaimpien ihmisten veronkevennyksiin suurten metsäomistusten veronkevennyksiin miljoonaperintöjen veronkevennyksiin nämä ovat niitä arvovalintoja ministeri mitä te siellä hallituksessa teette teillä on oikeus tehdä ehdotuksia ja me olemme täällä olleet sitä mieltä että nämä eivät ole oikein kasvu ei kuulu kaikille ja te leikkaatte kaikkein heikoimmilta toivonkin puhemies että ministerillä olisi vielä mahdollisuus hieman syventää tätä omaa vastaustaan tästä näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että nämä perusturvaleikkaukset avoimesti tunnustetaan ja niistä käydään myös poliittista keskustelua mutta haluan nyt sen verran antaa myötätuntoa ministeri mattilalle että ymmärrän kyllä sen että yksittäinen ministeri ei yksin ole vastuussa hallituksen arvovalinnoista puhutaan nyt nimenomaan tästä esityksestä kun tuossa debattipuheenvuorossa lyhyesti moitin tätä prosessia niin haluan nyt tässä yhteydessä tuoda ministeri mattilalle kiitoksen siitä että olette tuonut tämän esityksen tämä on todellakin tärkeä tärkeä korjausliike vaikka ei rahallisesti suuri suuri liike ja uskon että veteraanien kunniakansalaistemme kannalta tämä on on kuitenkin tärkeä tunnustus ettei heiltä leikata leikata missään olosuhteissa näitä veteraani etuuksia mutta sinänsä pidän kyllä aiheellisena että keskustelua perusturvan tulevaisuudesta ja näistä perusturvaleikkauksista käydään ja kyllä siinä koko hallitus on todellakin vastuussa

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat arvoisa ministeri perussuomalaiset pitävät äärettömän tärkeänä että veteraanit nähdään ja huomataan ennen sitä iltahuutoa kaikki jotka ovat sodan kokeneet ovat mielestämme niitä sotiemme veteraaneja siellä on sotaorpoja siellä on niitä lapsia jotka ovat eläneet sodan keskuudessa neljäkymmentä luvulla ja ja kokeneet ne tunteet kun isä ei tule tai tai tilanne on muuten pelottava ja haasteellinen arvoisa ministeri kiitän vastauksestanne kun kysyin sotaleskien tilanteesta ja heidän palvelutarpeestaan koska olen todellakin ymmärtänyt näin että he he eivät ole oikeutettuja saamaan näitä kotiin vietäviä palveluja kuntayhtymät nykyisin järjestävät rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluja valtiokonttorin maksaman määrärahan puitteissa sotainvalideilla on oikeus näihin palveluihin ja siitä on säädetty sotilasvammalaissa kotona asuvien sotaveteraanien vapaaehtoiset avustajat ja veteraanijärjestöt ovat olleet valtavasti yhteydessä varmaan teihin muihinkin koska myös minuun ja he ovat tiedustelleet sotainvalidin puolison lesken ja sotalesken asemasta yhteiskunnassamme

maaseudulla hyvinkin pitkien kilometrien päässä asuu näitä sotaleskiä ei heitä ole enää montaa meillä suomessa ja siellä vapaaehtoisjärjestöt ja vapaaehtoiset ihmiset toimivat heidän hyväkseen ja auttavat ja vievät palveluja sinne kotiin tämä on kyllä sellainen epäkohta että tämä pitäisi kiireesti laittaa kuntoon on hyvä että että nyt sotainvalidit ja ja rintamaveteraanit ovat samalla viivalla ja saavat palveluja ja erityisesti myös että haitta astetta laskettiin ja he pääsevät sinne laitoskuntoutukseen mutta olisi myös hyvä että nämä naiset sotalesket sotainvalidien puolisot jotka ovat kuitenkin myös myös ansainneet niitä palveluja ja ja elävät siellä kodeissaan olisivat oikeutettuja näihin palveluihin todellakin ministeri tässä kausi loppuu mutta toivon että viette tätä viestiä eteenpäin ja otatte asian esille siellä sitten niistä laitospalveluista se on hieno asia että haitta astetta laskettiin ja on oikeus päästä laitospalveluihin mutta kuulkaa arvoisa eduskunta hyvä ministeri meillä on se ongelma täällä että ketkä hoitavat niitä sotiemme veteraaneja me puhumme täällä juurikin siitä että ei ole tarpeeksi hoitajia hoivayritykset ovat rikkoneet karmealla tavalla sääntöjä ja ohjeistuksia eli sitä veteen piirrettyä viivaa laatusuositusta joka ei ole mikään laki se on ohjeistus se on suositus se on informatiivista ohjausta joka ikävä kyllä katoaa kaikkien muiden papereiden mukana siellä hoivatyön ytimessä

ei tule tapahtumaan tällaisia laiminlyöntejä ja potilasvahinkoja joissa ihmiset menettävät henkensä vanhukset kuolevat hoidon puutteeseen ja näitähän on on nyt tutkinnassa tämä on ennennäkemätön suomi ja näin emme kohtele ikääntyneitä ihmisiä pidän äärettömän tärkeänä että kun me kehitämme näitä palveluja me annamme veteraaneille palveluja niin pidämme myös huolen että siellä on hoitavia käsiä se ei liity tähän itse aiheeseen nyt muulla tavalla kuin niin että muistutan että näin meidän tulee tehdä

tehtävä tehdä hyvää lainsäädäntöä onko se hallituksen tehtävä ja ministeriön tehtävä tehdä hyvää lainsäädäntöä niin että tällaisia virheitä kauneusvirheitä tai muita virheitä ei synny tässä minä kyllä peräänkuulutan sitä että pitää olla sellainen siivilä ja harava siellä lainvalmistelussa ettei tule tehtyä niin sanotusti näitä lapsuksia tai lipsautuksia ihan millä sanalla niitä ikinä ikinä nimitetäänkään mutta arvostan äärettömästi meidän nykyistä oppositiota me olimme vahtikoiria ja teräviä ja me saimme sen aikaan sen että myös hallitus kuuli ja paransi tätä esitystä korjasi sen virheen minkä se oli karsealla tavalla tekemässä emmehän me valveutunut ja hyvä oppositio sallineet ja se täällä keskustelussa kävi ilmi

vastauspuheenvuoro edustaja kiuru
arvoisa puhemies kiitän mahdollisuudesta todeta sen että valiokunnassa käytiin keskustelua kokouksen yhteydessä siitä mitä tehdään näiden indeksijäädytysten suhteen valiokunta tilasi myöskin laskelmat siitä millä tavalla veteraanien ja sotainvalidien etuudet ovat muuttuneet vuosien kuluessa ja tältä osin tämä indeksiasia oli esillä myöskin oppositio jätti tässä asiassa vastalauseensa tältä osin on nyt sääli että tämä kauneusvirhe tähän jäi näin pienen summan takia on tärkeää että me pidämme huolta

siitä että ihmiset saisivat kohtuulliset edellytykset

eduskunnassa olisi tunnustettu se työ mitä veteraanit ja invalidit ovat tehneet ja siksi näin on hyvä että tämä saadaan nyt lopulta korjattua ja

arvoisa herra puhemies on liikuttavaa huomata miten oppositio on taas löytänyt kelvottoman hallituksen tekemisistä kamalan virheen se on totta että tämä veteraaniasiassa tapahtunut erehdys on nyt hoidettu ja hoidetaan kuntoon mutta kannattaa katsoa kuitenkin se kokonaiskuva kaikki veteraanit saavat kotiin vietäväksi palveluksi sen palvelun mitä kymmenen prosenttiset invalidit saavat ja tämä on se iso juttu koska tämän päivän

käyttämässä sitä samaa tekniikkaa hyvät ihmiset huomatkaa se tosiasia miten oppositio toimii teidän jälkeenne tämä maa jäi konkurssitilaan kuten pääministeri sanoi kun tämä kausi alkoi ja kun hänelle lyötiin nenän eteen valtiovarainministeriön paperit siitä missä tämän valtion tilanne oli kaksituhattaviisi keväällä tilannehan oli karmea teidän jäljiltänne maa oli konkurssitilassa julkisen menetykset teidän vaalikaudellanne hoitamallanne valtiovarainministerikaudella kolmekymmentäkahdeksan miljardia euroa ja se on kaikilta meiltä nuorilta ja lapsilta pois kun te silloin huseerasitte ja pistitte rahaa menemään ja sitten te lähdette arvostelemaan niitä ihmisiä jotka korjaavat teidän jälkiänne eikö teillä ole minkäännäköistä rotia siinä se palokunnan vika että mennään paloa sammuttamaan vai olisiko se pyromaanin vika sitä saatte itse miettiä edustaja lindtman ymmärrän että se kävi teidän verikavioonne ja hermoonne kun täältä totuuksia kuulette mutta katsokaapa vaikka kuntataloutta teidän aikananne kun olitte hallituksessa viime vaalikaudella kuntatalous heikkeni seitsemän miljardia

missä tilassa tämä valtiontalous silloin oli olisiko meidän pitänyt joutua euroopan unionin komission tai kansainvälisen valuuttarahaston huomaan koko valtion se oli nimittäin lähellä sekin meillä on sata miljardia velkaa otettuna lapsiemme maksettavaksi jo valmiiksi ja sitten kun me rupeamme tätä tilannetta korjaamaan jonain päivänä ne velatkin on maksettava takaisin te tulette arvostelemaan niitä jotka korjaavat talouden kuntoon ja sitten sataneljäkymmentätuhatta ihmistä on saanut työpaikan tälläkin vaalikaudella se vaikuttaa kuntien talouteen ja nimenomaan niihin palveluihin joita veteraanit saavat koska kunnathan ne toteuttavat ei niitä tämän salin päätöksillä tehdä vaan kunnissa ne

arvoisa edustaja koputtelin jo vähän aikaisemmin mielestäni siinä käytiin vähän rajamailla kuinka tarkasti enää pysyttiin tässä asiakohdassa edustaja lindtman teillä

puhemies pyromaani tarkoittaa henkilöä joka sytyttää tahallaan tulipaloja toivottavasti edustaja hoskonen

syyttänyt tai kuvannut ketään tässä salissa pyromaaniksi edes tällä talouden saralla koska se on erittäin huono vertaus se on erittäin huono vertauskuva koska pyromaani sytyttää tahallaan tahallaan tulipaloja eli se on erittäin kova vertaus arvoisa edustaja hoskonen talous kasvaa työllisyys nousee ja hallitus on jakanut satoja miljoonia veroetuja hallituksen lähellä oleville etupiireille kuten varakkaille henkilöyhtiöille apteekkareille suurmetsänomistajille edustaja hoskonen älkää lähtekö salista pois onko mielestänne oikein että samaan aikaan samaan aikaan työttömiltä eläkkeensaajilta ja sairailta neljättä vuotta peräkkäin leikataan ministeri jos ette tehnyt esitystä niin voitteko kertoa miksi ette tehnyt esitystä valtiovarainministerille budjettiriihessä kun muut ministerit ovat tehneet esityksiä oman hallinnonalansa rahoituksen lisäämiseksi

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva jätelain muutos on jatkoa keväällä eduskunnan hyväksymälle muutokselle jossa rajattiin kunnallisten jäteyhtiöiden vastuita ja toimintaa markkinoilla tästä on sanottava että niin tästä tämän varsinaisesta pääesityksestä joka täällä oli aikaisemmin on tullut hyvin paljon kritiikkiä valiokunnalle erityisesti tätä esitystä nyt ovat useat valiokunnalle lausunnon antaneet tahot pitäneet erittäin huolestuttavana sillä se kasvattaa byrokratiaa tätä mieltä ovat ainakin olleet mtk kuntaliitto kivo eli kierrätysvoimayhdistys sekä hsy esitystä tulisi korjata niin että ensi vaiheessa tietoalustan käytön tulisi perustua pääasiassa vapaaehtoisuuteen alustaa tulisi kokeilla ensin

ja tulisi säätää käyttövelvollisuudesta varovaisuusperiaatteen mukaisesti vaiheittain alustan alustan käytölle säädettävä pysyvä kynnysarvo on tarpeellinen mutta se tulisi nostaa vähintään kymmeneentuhanteen euroon hallituspuolueet tulivat hiukan tässä vastaan eli valiokunnan mietintöön on kirjattu että tuo kynnysarvo olisi alarajaltaan kaksituhatta euroa se ei ole kuitenkaan riittävä ongelma on myös se että pelkona että yritysasiakkaita ei aina hyväksytä käyttäjiksi kunnalliselle jäteasemalle ja tässäkin hallituspuolueet pyrkivät selventämään asiaa mutta lopputuloksesta en ole ollenkaan varma on välttämätöntä että ei tapahdu niin että että asiakkaita käännytetään jäteasemilta se se kyllä mahdollistaa sen että niitä niitä jätekasoja sitten tuolta metsistä löytyy ja se ei varmastikaan voi olla millään tavalla kenellekään hyvä asia esityksessä on myös kokonaan unohdettu asiakasnäkökulma jätehuoltopalveluja tarvitsevan asiakkaan lailla velvoittamisen tietoalustan käyttämiseen tulee tuottaa asiakkaalle enemmän hyötyä kuin vaivaa ja haittaa

ja samalla on sitten jätetty joukolle muita yrittäjiä isoja ongelmia erityisesti tämä byrokratia jota he kohtaavat on on iso kysymys no siitähän me emme vielä tiedä ovatko hinnat halvemmat nyt säädetyn esityksen perusteella on siis vaarana että pitkälti kymmenentuhatta yritysasiakasta velvoitetaan käymään läpi hallinnollinen byrokraattinen menettely arvioiden mukaan suurimmalle osalle näistä näistä asiakkaista menettely ei tuottaisi uutta markkinaehtoista palvelua tai edullisempaa tai kiertotalouden näkökulmasta järkevämpää palvelua nämä asiakkaat eivät todennäköisesti saisi kohtuullisia ja heidän tarpeisiinsa kelvollisia tarjouksia alustassa koska monet asiakkaista eivät pystyisi edes määrittelemään palveluntarvettaan riittävällä tarkkuudella on myöskin kyseenalaista että tietoalusta on yksityisten jätehuoltoyritysten ulkoistettu markkinointikanava jonka valtio kustantaa tässä olisi kyllä tietysti markkinatalouden ihannoijille paljon miettimistä

ympäristönsuojelun vaatimuksia

kun näyttää että hallituksen säätämät säätämät jätelait nojaavat yksityisen sektorin aseman vahvistamiseen ja että se on ainoa syy tämän lain laatimiseen esitän aivan kuten tähän mietinnön vastalauseeseen on liitetty että tämä esitys

puhemies niin kuin edustaja myller hyvin tietää valiokunnassa otimme kantaa tähän tietoalustaan ja valiokunta nimenomaan korostaa sitä että tietoalustan markkinapaikan pitää olla erittäin helppokäyttöinen lähestulkoon yhtä helppokäyttöinen kuin tekstiviestin lähettämisen se ei varmastikaan aseta

jotka käyttävät on mahdollisuus parempaan kierrätykseen edullisempiin hintoihin ja ne ovat kooltaan sellaisia yrityksiä joilla on kyllä sitten riittävät suunnitelmat jos on vaikka purku urakka tai rakennusurakka niin että siellä on projektikaavio jossa nähdään mitä tapahtuu seuraavalla viikolla tai kahden viikon päästä jolloin jätteen käsittelytarve on heillä tiedossa

ei tämänkään puheenvuoron jälkeen ole vielä selvää se miksi tätä lakia varsinaisesti tarvitaan ymmärrän sen että sillä haluttiin selventää aikaisemmin hyväksytyn jätelain sitä kohtaa jossa edellytettiin että ulosmyynti rajataan viiteen prosenttiin kunnallisille jäteyhtiöille tiedämme jo että tämä aiheuttaa erittäin suuria ongelmia kierrätykselle jätteitten oikealle käsittelylle mutta nyt kun vielä tämä byrokraattinen jätealusta tähän tulee niin ongelma tulee myöskin

jätettä luovuttaville yrityksille ja kuten jo sanoin aika monet järjestöt totesivat että tämä on hyvin byrokraattinen ja hankala käyttää

puhemies tällä vaalikaudella me ja ympäristöministeriön kautta todella paljon hyviä järkeviä asioita eteenpäin jätelakia on tässä jo aikaisemmin käsitelty ja nyt sitten hoidettiin tämä jätelain yksi kohta jonka osalta ympäristövaliokunta oli

lausuman eduskunta hyväksyi mainitun lainmuutoksen yhteydessä ympäristövaliokunnan lausumaehdotuksen mukaisesti lausuman jolla edellytettiin ympäristöministeriön valmistelevan kiireellisesti jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa koskevan hallituksen esityksen ja nytten tämäkin asia saatiin tehtyä ja vain tästä asiasta keskusteltu hyvinkin paljon siitä mikä tämä toissijaisen vastuun järkevä raja tulee tässä tapauksessa

se kaksituhatta vai kymmenentuhatta siitä tuhannesta eurosta me kuitenkin luovuimme alun perinhän oli tarkoitus että ensin on tuhat euroa ja sitten siirtymäajan jälkeen on kaksituhatta euroa mutta on hyvä että nyt me saimme sen kaksituhatta euroa jolloin me saamme sen että pienempien ei tarvitse lähteä tähän kuvioon matkaan ne voivat jatkossakin halutessansa käyttää kunnallista jätehuoltoa elikkä voivat toissijaisena vastuuna kunnan jätehuollon kautta hoitaa näitä asioita tämä lakiesitys on todellakin tarpeellinen kyllä tämä selkeyttää tätä asiaa että mikä se vastuun asia käytännössä sitten tarkoittaapi kierrätysasiat kyllä tämän lakimuutoksen esityksenä on että tämän avulla saadaan lisättyä kierrätystä suomessahan kierrätetään kokonaisuudessaan aivan liian vähän tavaroita ja tuotteita jos nyt sitten tällä markkinapaikka asialla pikkusen voisi auttaa tätä kierrätysasiaa niin se olisi todella hyvä markkinapaikassa on että yritykset voivat löytää sieltä ja katsoa mitä kierrätettävää materiaalia voitaisiin käyttää milläkin tavalla eteenpäin aikaisemmin kun tuli esille se että pelkona on se että jätteitä voitaisiin laittaa luontoon niin kyllä tässä laissa on kuitenkin hyvin selvästi sanottu ja tuotu esille se että jäte on aina otettava vastaan elikkä ympäristöön ei saa jatkossakaan jätteitä päästää tosin kyllähän kaikki järkevät yritykset

sen vähintään kaksi viikkoa etuajassa tietävät sen että vuoden kuluessa tätä jätettä toimitettua vähintään kahdentuhannen euron edestä eli kyllä sen aika lailla poikkeustilanne täytyy olla että tuommoinen määrä tuleepi jätettä hyvin nopeasti ja poikkeustilanteet pitää sitten aina kuitenkin hoitaa byrokratiaahan tämä ei saa missään nimessä lisätä tällä vaalikaudella on tavoitteena ollut että kaikkea byrokratiaa muutenkin vähennettäisiin ja aika paljon sitä byrokratiaa on kyllä saatu purettuakin onneksi tämän ohjelman mikä tässä nyt on rakennettu kyllä pitäisi olla hyvin helppokäyttöinen ja ainakin mitä meille on annettu ymmärtää niin ei siihen kyllä montaa minuuttia kulu vuoden aikana toisin sanoen kerran kolmessa vuodessa tarvitsee edes tehdä jotain koko asian hoitamiseksi kyllä sen verran pitää varmaan jokaisen yrityksen miettiäkin jäteasioita että sen muutaman minuutin voi miettiä jätteiden sijoittamisasioita se mikä minusta on ongelma on se että nämä syrjäseudun yrittäjät joutuvat tähän myöskin lähtemään matkaan totuushan on se ettei meillä tuolla syrjempänä oikein niitä muita kilpailevia yrityksiä ole jotka voisivat todellisuudessa ottaa vastaan nämä jätteet

näille meidän alueen yrittäjille tämä tuopi kyllä ihan suotta lisää toimintaa ja ja tekemistä mutta meidän pitää kuitenkin koko suomen asioita hoitaa tässä eteenpäin kiitoksia tästä esityksestä olen todella kiitollinen että tällä vaalikaudella on ympäristöhallinnossa saatu tämän hallituksen aikana niin paljon aikaiseksi

arvoisa puhemies vielä edustaja myllerille kun mietitte mihin tällä pyritään ja miksi tällaista tehdään sehän löytyy täältä hallituksen esityksestä ihan ensimmäiseltä sivulta ja lukaisen sen tästä ehdotettujen muutosten tavoitteena on lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden läpinäkyvyyttä sekä edistää jäte ja kierrätysmarkkinoiden toimintaa tavoite on hyvä ja nyt mennään oikeaan suuntaan mitä tahansa lainmuutosta kun tehdään niin totta kai täytyy tehdä seurantaa ja katsoa että asiat menevät siihen suuntaan kuin eduskunta on on halunnut on se sitten sähköisen markkinapaikan luomista tai mitä tahansa muuta toimintaa jätelaista vielä sen verran että jätelaistahan ei poistu pykälä kohta jossa on roskaamiskielto se se pysyy siellä se on voimassa ja mitä itse toivon niin poliisille enemmän voimavaroja varsinkin törkeiden ympäristörikosten tutkintaan siellä on

piilorikollisuuden ja epärehellisen kilpailun alalla suuria haasteita jotka liittyvät jätteisiin jätteissä on aina korruption vaara ja

minusta tuossa edustaja maijalan puheenvuorossa tuli hyvin esille yksi tämän lainsäädännön suuri ongelma ja kysymys on kysymys on nimenomaan valinnanvapaudesta mikä yrittäjillä on valita se taho jonne omat jätteensä toimittaa tiedämme hyvin niin kuin edustaja maijala sanoi että haja asutusalueilla ei näitä jäteyrityksiä ole ja kuitenkin tämä laki velvoittaa siihen että että nyt mahdollisesti tuon kahdentuhannen rajan ylittävä jätearvo pitää aina kilpailuttaa aitoa valinnanvapautta olisi se että jäteyrittäjä saisi valita sen ainakin siihen kahteenkymmeneen prosenttiin asti joka on ulosmyyntiraja direktiivissä jonka pohjalta tämä jätelaki on on tehty ilman muuta meidän pitää lähteä siitä että että suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa jätteet käsitellään oikein eikä niitä päädy luontoon mutta se edellyttää myöskin sitä että meidän lainsäädäntömme on sellainen joka antaa riittävät mahdollisuudet toimia oikein ja valitettavasti juuri näistä syistä että

jätteitä ei hävitetä asianmukaisesti tätä emme tietenkään toivo mutta lainsäätäjän tehtävä on myös varmistaa se että että kaikki otetaan asianmukaisesti huomioon ja yrittäjille tehdään tilanteet helpoiksi ja sellaisiksi että että siellä on porkkanoita eikä keppejä ja edelleen korostan että kun niin paljon tämä hallitus on valinnanvapaudesta puhunut tässä tilanteessa sitä aitoa valinnanvapautta tarvitaan emme siis edellytä että kaikki pitää sinne kunnalliselle jätehuollolle

kysymyksessä on taustalla se että on tehty aikaisemmin muutoksia ja nyt tässä edelleen esitetään tähän jätelakiin sellaista muutosta että sähköistä tietoalustaa tulisi käyttää tämä tietenkin voi helpottaa sen jätteen omistajan ja palveluntuottajien kohtaamista mutta helpottaako se sitten sitä hallinnollista taakkaa etenkin vaikkapa maaseudulla sitä on esitys pitää sisällään neljäntoista päivän odotusajan alustassa jos ei sitä ole tehty niin silloin se jäte voidaan jäteasemalta käännyttää opposition yhteisen vastalauseen hylkäysehdotuksessa esitetään että koska eu lainsäädäntö velvoittaa suomen tekemään muutoksia jätelainsäädäntöön niin tehtäisiin kokonaisuudistus näin ollen oppositio esittää kakkoskäsittelyssä hylkäystä

arvoisa puhemies edustaja myller toi esille sen että eri yrittäjille voi tulla kiusaus jätteen sijoittamiselle väärin tietyissä tilanteissa mutta siinä tilanteessa kun yrittäjä harkitseepi jätteen sijoittamista vääriin paikkoihin yrityksellä on kyllä monta muutakin asiaa jo pielessä ja vialla ja ongelmissa jäteasia todellakaan voi olla se ainoa yrityksen ongelma meidän pitäisi löytää kyllä apuja miten näitten yritysten tilannetta voidaan siinä tilanteessa auttaa muulla tavalla eteenpäin ettei tämmöisiä pääse tapahtumaan mikä sitten on jäte toivon mukaan kymmenen vuoden päästä tässä salissa ei enää puhuta jäteasioista vaan puhutaan raaka aineista puhutaan materiaaleista joita käytetään toisella tavalla eteenpäin elikkä sanan kierrätys pitäisi olla ehdottomasti se meidän ykkösasiamme kaikessa

onneksi kaatopaikoista me emme puhu enää ollenkaan vaikka vielä kun minä olin kaksikymmentä vuotta sitten kunnassa maatalous ja ympäristösihteerinä kaatopaikat olivat aivan ehdoton asia joka kylässä piti olla kaatopaikka nyt kauhulla ajatellaan että huh mitä silloin ajateltiinkaan nyt puhutaan vielä jätteistä kymmenen vuoden päästä puhutaan raaka aineista ja niiden edelleen käyttämisestä hyödyntämisestä suomessa elikkä kotimaassa ja lähialueilla sitten tästä sähköisestä markkinapaikasta kyllä minä uskon ja toivon että toteutuu se mikä tämän lain tavoitteena on että yritykset löytävät paremmin jätteellensä erilaisia sijoituspaikkoja tiettyjä raaka aineita mitä on toimittamassa kierrätykseen tai eteenpäin niin siellä voi hyvinkin olla sellaisia yrityksiä vastaanottamassa niitä joita muuten jätteiden haltija ei olisi tiedostanutkaan elikkä on hyvä asia että tämäkin mutta minä oikeasti jään odottamaan sitä jätelain suurta muutosta jolloin muutetaan sana jäte sieltä kokonaan pois

arvoisa puhemies vielä edustaja myllerin puheista saattoi saada sellaisen vaikutelman että jos markkinoilta ei löydy yritystä joka käsittelee ja kierrättää näitä jätteitä niin yritykselle jätteiden omistajalle siis syntyy kiusaus laittaa nämä jätteet asiattomalla tavalla johonkin maastoon en oikein tiedä mistä se kiusaus syntyy koska kunnalla on kuitenkin toissijainen vastuu niistä jätteistä eli jos markkinapaikalta ei löydy niin se on sitten otettava kunnan käsittelylaitoksella vastaan

arvoisa puhemies kyllä tämän lain ensisijainen tarkoitus on se että haetaan nimenomaan sitä että että yksityiset jätelaitokset ja jäteyritykset saavat kierrätysmateriaalia jätteitä itselleen ja

tämän jätteen sijoittaminen muualle on tehty hankalaksi mutta ilman muuta tästä meidän pitää olla yhtä mieltä että missään tapauksessa emme saa ajautua sellaiseen tilanteeseen että jätteitä löytyy muualta kuin niiltä paikoilta jonne ne kuuluvat ja joissa ne käsitellään asianmukaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäviisi

sinänsä pienestä asiasta kysymys mutta tuon kuitenkin esille tämän afrikkalainen sikarutto asian kyse ei ole todellakaan enää sivuseikasta sillä hyvin helposti tuodaan kun tullaan tuolta virosta tai muualta jotakin vaikka ruokaa tai joitakin muita aineksia mistä sikaruton on mahdollista tulla matkassa jos kuljetaan alueilla missä tätä afrikkalaista sikaruttoa on

jos se tulee suomeen sikaruton leviämisessä suomeen on kyse valtavan isoista maatalouden tappiotilanteista ja siinä vaiheessa aletaan tässäkin talossa puhumaan jo oikeasti rahasta millä korvataan ja mitkä ovat ne toimenpiteet sen jälkeen eli kaikki toimenpiteet joilla me saamme estettyä tämmöisten sikaruton tyylisten tautien leviämisen suomeen ovat tässä vaiheessa todella tervetulleita

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentäyksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies vuoden kaksituhattakaksi alussa voimaan tullutta arpajaislakia on nyt muutettu useita kertoja erityisesti lain rahapelitoimintaa koskevien erilaisten säännösten osalta rahapeliyhteisöt ovat arpajaislainsäädännön uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa yhdistyneet vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa kaksi vuotta sitten uudeksi veikkaus oyksi arpajaislakiin tehtiin tuossa yhteydessä vain kaikkein välttämättömimmät muutokset kolmen rahapeliyhtiön rahapelitoimintojen yhdistämiseksi valiokunta on mainittujen lainmuutosten yhteydessä painottanut että rahapelihaittojen ehkäisy ja tutkimus sekä edelleen hoidon kehittäminen ja näiden toimenpiteitten rahoitus ovat rahapelipolitiikkamme onnistumisen kannalta erittäin keskeinen asiakokonaisuus valiokunta on korostanut että rahapelilainsäädännön uudistamisen toiseen vaiheeseen on ryhdyttävä mahdollisimman pikaisesti ja siinä tulee konkretisoida rahapelipolitiikkamme keskeisiä tavoitteita eli pelihaittojen ehkäisyä ja haittojen ehkäisyyn liittyviä muita toimenpiteitä arpajaislakia ehdotetaan muutettavaksi sillä viisiin että pelipisteisiin eli esimerkiksi ruokakauppojen huoltsikoitten ja kaiken maailman kioskien tiloihin sijoitettuja raha automaatteja voi tulevaisuudessa pelata vain kunnolla tunnistautuneena henkilökohtaisen pelitilin kautta tapahtuva tunnistautunut pelaaminen mahdollistaa pelaamisen hallintaan ja seurantaan liittyvien erilaisten mekanismien käyttöönoton verkkopelaamisen tavoin myös perinteisessä automaattipelaamisessa tavoitteena on ehkäistä äsken mainittuja pelihaittoja siis näitä haittoja rahapelaamisesta on todettu aiheutuvan joillekin ihmisille näitten perustelujen mukaan raha automaatti on merkittävin uskokaa tai älkää mutta merkittävin yksittäinen ongelmia aiheuttava pelityyppi suomessa raha automaattipelaaminen aiheuttaa ongelmia yhä useammin myöskin verkon kautta pelattuna hajasijoitettujen automaattien pelaaminen on on kuitenkin edelleen verkosta huolimatta suurin yksittäinen pelaamisen tapa rahapeliongelmien taustalla

rahapelien haittavaikutuksia voidaan väestötasolla ehkäistä ja vähentää tehokkaasti vähentämällä rahapelien tarjontaa ja niiden saatavuutta tai sitten asettamalla rahapelaamiselle muita rajoituksia kuten tässä nyt vähän ollaan tekemässä valiokunta pitää tärkeänä että erilaisia rajoituksia voidaan ottaa käyttöön vaiheittain vastaavankaltaisten pelitilin kautta verkkopelaamiseen asetettujen rajoitusten vaikuttavuutta näitten pelihaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen seurataan saadun selvityksen mukaan parhaillaankin sosiaali ja terveysministeriössä arvoisa puhemies valiokunta toteaa että tehokkaalla rahapelihaittojen ehkäisyllä ja vähentämisellä on väistämättä vaikutusta suoriin rahapelituottoihin pakollisen tunnistautumisen käyttöönotto raha automaateissa pienentää rahapelitoiminnasta saatavaa tuottoa ja siitä maksettavaa arpajaisveron määrää koska automaattipelaamisen arvioidaan ehdotuksen tavoitteiden mukaisestikin vähentyvän tulevaisuutta kohti rahapelien tuotto käytetään käytetään kuten kaikki tietävät yleishyödyllisiin tarkoituksiin veikkaus oyn rahapelitoiminnasta saatavilla tuotoilla on huomattava huomattava yhteiskunnallinen merkitys veikkaus oy on tilittänyt valtiolle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tuottona yhteensä yhteensä yli miljardi euroa ja ja tuoton vähenemisellä edellä kuvatuin tavoin on on vaikutuksia yleishyödyllisten yhteisöjen ja ja kolmannen sektorin toimintaan tuotosta myönnettävien avustusten määrän vähentyessä

valiokunta tähdentää että euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tuottojen käyttäminen näihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan ole valitettavasti peruste ylläpitää tätä yksinoikeusjärjestelmää vaan se voi olla ainoastaan valitun politiikan suotuisa liitännäisseuraus valiokunta pitää ehdotettua sääntelyä suomen rahapolitiikan ja arpajaislain tavoitteiden kannalta tarpeellisena tässä tässä pääpiirteissään mutta lopuksi vielä sanon tästä seurannasta jos jos mahdollista valiokunta toteaa että sen edellisessä arpajaislain muuttamista koskevassa mietinnössä edellyttämät konkreettiset toimenpiteet pelihaittojen ehkäisemiseksi jäävät ehdotuksessa varsin puutteellisiksi valiokunta pitää välttämättömänä että tunnistautuneena pelaamisen vaikutuksia rahapelihaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen seurataan valiokunta pitää myös erittäin tärkeänä että arpajaislainsäädännön uudistamista jatketaan aiemmin tehtyjen linjausten ja muun muassa käynnissä olevan esiselvityksen pohjalta yhteistyössä alan keskeisten toimijoitten kanssa valiokunta vielä painottaa että yleishyödyllisten yhteisöjen taloudelliset toimintaedellytykset on kyettävä turvaamaan myös tulevaisuudessa veikkaus oyn kykyyn kanavoida rahapelikysyntää kotimaiseen lailliseen ja valvottuun rahapelitoimintaan tulee edellä mainittuja näkökulmia painottaen kiinnittää huomiota myös jatkossa

puhemies kannatan tehtyä lakiesitystä että näiden peliongelmaisten tilanteisiin puututaan nytten tosissaan toivottavasti tämä sitten auttaa tätä tilannetta eteenpäin olen aikaisemmin tehnyt täällä salissa lakialoitteen arpajaislain pykälän osalta tässä on kyse yhdistyksistä jotka tarvitsevat rahaa ja yleensä ottaen tämä arpajaislakihan kaikessa lähtee siitä että yleishyödylliset yhteisöt saisivat jotenkin varoja toimintansa pyörittämiseen tällä hetkellä kaikki arpajaistoiminnan pyörittäminen kaikki rahojen kerääminen on hirveän byrokraattista hirveän monimutkaista monimutkaista ja sen valvonta on myöskin raskasta ja valvonta myöskin vaatii paljon työvoimaa ja henkilöstöresursseja

alle kahdentuhannen euron tavara arpajaiset niin että siitä ei tarvitse jättää etukäteen ollenkaan hakemusta tämä kaksituhatta euroa on mielestäni semmoinen järkevä raja minkä normaaliyhdistykset voivat pyörittää ja toteuttaa mutta olemassa takautuva valvonta nythän on tilanne se että etukäteen pitää aina hakea kaikki luvat virallisesti ja oikein ja on tilitykset tehtävä esimerkiksi minäkään en tänä vuonna tee vaaliarpajaisia ollenkaan koska se on niin älyttömän byrokraattinen ja raskassoutuinen juttu kokonaisuudessaan mutta nyt sitten nämä tavalliset yhdistykset voisivat jatkossa kahdentuhannen euron arpajaiset järjestää niin että ne ainoastaan hoitaisivat paperiasiat kuntoon ja jos jälkikäteen tulee kysyttävää niin lupaviranomaiset sitten kysyä miten kaikki nämä asiat on hoidettu elikkä valvonta hoituisi siinä elikkä kaikki tämmöinen järkevä toiminta tässä arpajaislaissa olisi että resurssit käytettäisiin todellakin oikeisiin asioihin ja tilanteisiin nythän nämä peliongelmaiset ovat niin vaikeassa tilanteessa että heidän tilanteensa takia joudutaan tekemään nyt aika raskaitakin säädöksiä sääntöjä mutta emmeköhän me kuitenkin eteenpäin ja toivon että seuraavalla vaalikaudella tämä minunkin esitykseni arpajaislaista otettaisiin sitten mukaan

arvoisa herra puhemies sen jälkeen kun pikavippifirmat ymmärsivät levittäytyä tähän maahan niin pelaaminen on tavallaan tullut rajattomaksi varsinkin jos pelin luonne on sellainen että voit toisen kierroksen käynnistää välittömästi lottohan ei täytä tätä lähtökohtaa siinä on viikon väli ennen kuin seuraavalle kierrokselle voi osallistua mutta näissä peliautomaateissa tätä sanoisiko viivettä ei ole lainkaan voit pelata vaikka aamusta iltaan siirtyä seuraavaan kauppaan pelaamaan kun näissä pikavipeissä joita käytetään tämän pelin rahoittamiseen korko on varsin korkea ja kun niihin on yleensä saatavissa vielä toinen tai jopa kolmas pikavippi niin aletaan lähestyä sitä peliriippuvaisten ongelmaa joka on laajentunut suomessa käsittämään todennäköisesti yli kymmenentuhatta ehkä viisikymmentätuhatta ihmistä joiden henkilökohtaiset tulot ja varallisuus eivät enää tahdo riittää näistä peliveloista selviämiseen sen johdosta tässä pelisysteemissä on kyllä sellaisia piirteitä joihin olisi syytä paneutua viime kädessä nämä peliriippuvaiset tulevat sitten yhteiskunnan hoidettavaksi ja voisi sanoa niin kuin tässä lainsäädännössä on sanottu että yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen kerääminen ei tästä toiminnasta tee täysin puhdasta ei minulla tätä lottoa vastaan mitään ole mutta sen sijaan kun jatkuvasti toistamiseen pelattaviin laitteisiin niin tilanne muuttuu asianosaisille varsin kiusalliseksi kun siihen yhdistetään pikavippien käyttö

veikkaus oyj on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota mutta se että pitäisi tunnistautua tuskin tässä riittää koska ei se tunnistuskone ota välttämättä sitä huomioon mikä sen asianosaisen pelaajan sen hetkinen velkatilanne alkaa

vaikka nämä pikavippiyhtiöt sanovat julkisesti arvioivansa jokaisen anojan maksukyvyn käytännössä sitä ei tehdä lainkaan yhtiö katsoo että kymmenen prosentin luottotappioriski on siedettävä jos korkotuotto on pääomalle ehkä neljäkymmentä viiva viisikymmentä prosenttia vuodessa niin sen voi hyvinkin sietää kun tulos on senkin jälkeen kun luottotappiot on vähennetty tulosta varsin muhkea tämä on yhteiskunnallinen ongelma ja tämä koskee usein sellaisia ihmisiä jotka arvioivat että heidän varallisuutensa kasvattaminen jotenkin muuten olisi täysin mahdotonta mikä sinänsä ei suinkaan aina pidä paikkansa korkoa korolle periaate kyllä tuottaa käynnissä ja talousvaliokunnassa oli jossa piensijoittajalle tarjotaan tarjotaan varsin edullista järjestelmää mutta tämä pikavippi ja veikkauksen sanoisinko jatkuvasti käytössä oleva systeemi on monelle nuorelle sellainen tuhon kierre jossa luottotietoihin tulee pitkään vaikuttava negatiivinen merkintä

arvoisa herra puhemies me kyllä todella tiedämme sen että peliongelmat ja niihin ajautuminen on suuri ongelma monelle henkilökohtaisesti ja inhimillisesti monelle perheelle ja on aivan oikein että kaikin keinoin pyritään tätä ongelmaa vähentämään ja niin kaikki tiedämme veikkauksen yksinoikeusjärjestelmä voi perustua vain siihen että se toimii tehokkaasti peliriippuvuuden ja pelihaittojen vähentämiseksi myönteisenä sivuvaikutuksena saattaa tulla sitten tuloja joita tällä hetkellä noin miljardi jaetaan hyviin tarkoituksiin kun me puhumme peliriippuvuudesta ja rahapelin ongelmista niin silloin me emme voi tuijottaa vain veikkausta ja sen pelejä olivat ne sitten automaatteja tai olivat ne lottoa tai olivat ne urheilupelejä mitä tahansa meillä on erittäin vaikea tilanne siinä että meillä on lailla kielletty ulkolaisten peliyhtiöiden toiminta ja markkinointi suomessa ja sitten kuka tahansa meistä saattaa tavalliselta tv kanavalta josta tulee vaikkapa jalkapallo ottelu tai muu katsoa kun yhden mainoskatkon aikana kolmen minuutin aikana tulee suomen kielellä kymmenen eri peliyhtiön joissa mainostetaan ulkolaisia todennäköisesti maltalla toimivia peliyhtiöitä ja niillä koukutetaan nuoria ihmisiä peliriippuvaisuuteen ja pelien käyttöön suomen lain vastaisesti ja se sama mikä tapahtuu muutamilla suurilla tv kanavilla tapahtuu myöskin netissä ja sosiaalisessa mediassa monella muulla kanavalla ja siellä se kohdistuu erityisen voimakkaasti nuoriin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin tässä on se ongelma että meillä on edelleen tässä lainsäädännössä puutteita me tiedämme että ulkolaisten peliyhtiöiden toiminta ja markkinointi on kielletty mutta sitten käydään jatkuvaa keskustelua onko se rahapelien toimeenpanoa ja markkinointia suomessa kun se tapahtuu maltalta käsin ja sitten vaikka se tapahtuu

joissakin maissa on pyritty tätä aktiivista toimintaa suitsimaan muun muassa niin sanotulla blokeerauksella että on estetty blokeeraamalla tällaisten pelisivustojen markkinoille tulo niiden käyttäminen niillä pelaaminen tai maksujen niille maksaminen meillä pitäisi ehdottomasti selvittää jatkossa pikaisesti myös tällaisten mahdollisuuksien käyttöönotto koska se peliriippuvuus ei tule vain veikkauksen pelien kautta tai automaattipelien kautta vaan se tulee kaiken pelitoiminnan kautta mitä suruttomasti suruttomasti markkinoidaan eri puolilla toinen vaihtoehto on se että meillähän on mahdollisuus viime kesänä voimaan tulleen lain mukaan perua toimilupa sellaisilta tv yhtiöiltä jotka rikkovat lakia muun muassa pelimarkkinoinnin osalta toistuvasti ja varoituksista ja kielloista huolimatta ja kun tähän liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen on valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostossa nyt kuunneltu asiantuntijoita sisäasiainministeriöstä liikenne ja viestintäministeriöstä poliisihallinnosta ja niin edelleen niin on kyllä käynyt selvästi ilmi se että enemmän ja aktiivisemmin pitää tehdä niin että käytetään ne kaikki keinot mitä nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa näiden ulkomailta toimivien rahapeliyhtiöiden toiminnan suitsimiseksi mitä on olemassa pikkasen herää epäilys että tarpeeksi ei tehdä ja tarpeeksi aktiivisesti ei käydä mainoskatkon aikana tulee yli kymmenen eri tai jonkun muun pelin mainosta tavallisena katseluaikana telkkarista niin kyllä minä ihan tavallisena kansalaisena ihmettelen kuinka kauan tällainen laittomuus voi jatkua

hallintovaliokunnan puheenjohtajalle hyvästä esittelystä täällä edustajat lehti ja uotila kävivät asiaa läpi pikavippien ja mainosten näkökulmasta ja minä taas puolestani käyn tätä seikkaa läpi pelimonopolin ja sen oikeutuksen puolelta meidän pelimonopolimme oikeutushan on se että päätavoite on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia haittoja nyt muutamia päiviä sitten talouselämä lehti uutisoi siitä miten veikkauksen hallitus oli tehnyt tuossa ennen joulua päätöksen siitä miten veikkaus oikein kohtelee jatkossa näitä siellä keskeinen kohdeasiakas oli yli seitsemänsataa euroa kuukaudessa häviävä pelaaja josta piti pitää kiinni siellä esityskalvoissa oli lukenut että pidä kiinni ja heidän pelikatettaan koetetaan nostaa tämäkin oli mainittu nämä asiakkaat häviävät veikkaukselle vuositasolla noin satayhdeksänkymmentäkolme miljoonaa

ja heidän palveluitaan päätettiin kehittää nämä

ja sitten kolmannentyyppisiä kohdeasiakkaita olivat nämä jotka olivat näitä muita nettipelaajia he häviävät kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa siellä oli ehkä se huolestuttavin linjaus nimittäin heitä käskettiin innostamaan eli siis toisin sanoen meillä on tilanne se että meidän pelimonopolimme oikeutus on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia haittoja sitten taas toisaalta veikkauksen hallitus meillä on itse asiassa muutama kansanedustajakin siellä hallituksessa tekee päätöksen siitä että näitä joitakin pelaajia täytyy innostaa tietenkin tämä tämä olisi mukavaa saada laajemmastikin keskusteluun tänne saliin mutta valitettavasti nyt ei täällä paikalla ole näitä edustajia jotka siellä veikkauksen hallituksessa ovat kaiken kaikkiaan kiitän vielä edustaja lehteä joka toi hyvin esille tämän pikavippimaailman mikä tähän pelaamiseen myös liittyy

ihan merkittäviä asioita jotka olikin tärkeää tuoda esille niihin muutama kommentti ihan suorastaan se paljonko pelaaja pelaa tai paljonko pelaaja häviää ei välttämättä suoraan kerro sen pelaajan mahdollisesta peliongelmasta eli kysymys on siitä mikä on pelaajan tappionsietokyky mitkä ovat hänen rahavaransa velkaantuuko hän pelatessaan joutuuko hän tinkimään jostain muusta elämässään voidakseen pelata jos sellaisia ongelmia ilmenee kysymys on peliongelmasta jollain henkilöllä voi olla varaa hävitä enemmän kuin toisilla tähän kysymykseen näistä ulkomaalaisista peliyhtiöistä huoli on siinä mielessä vakava että ulkomaalaisten peliyhtiöiden aiheuttamat pelihaitat ovat suhteessa aivan todella paljon painavampia verrattuna tähän pelattuun rahamäärään kuin veikkauksen peleissä eli pelihaittoja on enemmän enemmän ulkomaalaisilla yhtiöillä suhteessa siihen paljonko niille pelataan helppoja keinoja estämiseen ei oikeastaan ole tällaiset verkkoblokeeraukset ovat kierrettävissä teknisesti varsin helposti jos pelaaja haluaa niitä kiertää mutta itse tähän lakiesitykseen pidän positiivisena asiana sitä että arpajaislakia kehitetään ja muutetaan maltillisesti äkkiliikkeet näissä asioissa eivät ole mielestäni kovinkaan järkeviä sääntely on toiminut veikkauksen osalta vapaaehtoiseltakin pohjalta aika hyvin veikkaus on lähtenyt tuomaan ja tarjoamaan varsin laajalti ja kattavasti pelaamisen hallinnan välineitä joita on on otettu käyttöön pelaajien toimesta

ja on hyvä että tunnistautunutta pelaamista viedään eteenpäin ja erityisesti seurataan sen vaikutuksia kuitenkin on niin että ulkomailla on lukuisia esimerkkejä siitä että pelaamisen haitat eivät ole ratkaisevasti vähentyneet tämän tunnistautumisen myötä tähän asiaan liittyen ja sen yli haluan tuoda esille pelimarkkinoiden kilpailutilanteen tämä esitys ei siihen juurikaan ota kantaa mutta tulevissa arpajaislain muutoksissa olisi aihetta ottaa kantaa pelimarkkinoiden kasvu kun tulee tänä päivänä käytännössä pelkästään netistä erityisesti mobiilipelaamisesta niin sillä markkinalla veikkauksenkin on välttämätöntä pärjätä ainakin ja ensisijaisesti kotimaassa mutta mielestäni sitä markkinaa ja veikkauksen pelitarjontaa voisi laajentaa myös ulkomaille se että yksinoikeusjärjestelmä säilyy ei ole mikään itsestäänselvyys koska lopulta jos markkina menetetään niin sehän menetetään jollei siellä pystytä kilpailemaan se johtaa ennemmin tai myöhemmin tämän yksinoikeusjärjestelmän romuttumiseen todetaan vain tilanne että näin on käynyt ja lähdetään pelaamaan lisenssipelaamisella ja sitten menetettäisiin kaikki niin sanotut pehmeät keinot vaikuttaa pelihaittojen ehkäisyyn ja menetettäisiin myöskin tämä miljardin veikkausvoittoraha joka tänä päivänä menee moniin hyödyllisiin tarkoituksiin eikä kellään ole osoittaa mistä sellainen raha niihin tarkoituksiin otettaisiin

arvoisa herra puhemies edustaja uotila käsitteli tätä aika laajasti ja itsekin olen pohtinut tätä moneen kertaan ja päätynyt siihen että markkinointia joka menee rajojen yli on käytännössä vaikea hillitä tai hallita tai kieltää kokonaan sen sijaan velaksi pelaaminen on kaikista vaarallisinta koska siinä saattaa syntyä sellainen tilanne joka riistäytyy käsistä pelataan nyt vielä yksi kierros pikavippirahoilla kun silloin sillä tulevalla kierroksella sitten saadaan kaikki menetetyt rahat kerralla takaisin jos pikavippiyhtiön lainalla ostetaan uusi televisio läppäri tai joku konkreettinen esine sen voi kolmenkymmenen vuorokauden aikana vielä palauttaa mutta sitä rahaa joka on mennyt pelaamiseen ei saa takaisin se on maksettava ja jos se on velkarahaa niin kuin näiden peliriippuvaisten ihmisten kohdalla hyvin usein on niin tämä pikavippien sanoisinko supistaminen sellaiseen tarkoitukseen sopivaksi instrumentiksi että se ei johda katastrofiin pitäisi toteuttaa siten että pikavippiyhtiöille määrätään sellainen korko joka suunnilleen on nykyisen viivästyskoron tasoinen noin kolmetoista prosenttia plus ehkä kaksi prosenttiyksikköä jolloin pikavippiyhtiöt joutuisivat arvioimaan velkaa pyytävän lainaa anovan maksukyvyn nyt ne eivät käytännössä sitä tee ne antavat lainaa aina kun pyytää laskevat vain kuten sanoin jo aiemmin täällä sen kymmenen prosentin luottotappion ja heidän systeeminsä toimii automaattisesti näiden pikavippien haltuun ottaminen yhteiskunnan toimesta on kestänyt varmaan kymmenen vuotta ja nämä toimialalla olevat ihmiset ovat aina keksineet uutta eduskuntaan on tulossa kolmenkymmenen prosentin katto mutta veikkaan että seuraavaksi nämä pikavippifirmat sanovat että saatte bullet lainan joka on kolmeksi vuodeksi ja vuotuinen korko korko laskien korkoa korolle on kolmekymmentä prosenttia jolloin kolmen vuoden päästä se sadan euron laina on sitten kasvanut yli kahteensataan euroon ja niin edespäin tämä on nykyaikainen ongelma johonka pitäisi tämän laitoksen pystyä käymään käsiksi niin että suomen kansa jatkossa ei olisi luottotappiomerkinnöillä merkittyä

arvoisa kunnioitettu herra puhemies ei oikeastaan mitään sen enempää kuin mitä jo tuossa sanoin kun mietintöä esittelin mutta mutta alleviivataan tästä nyt käydystä keskustelusta kaksi eli isoin ongelma mikä tähän tosiaan liittyy on kuten edustaja lehti sanoi velaksi pelaaminen ja nämä pikavippifirmat se on ongelman siihen mittaluokkaan siihen kokoluokkaan missä se nyt on ja jos jos nämä pikavippifirmat saataisiin kuriin niin ei kenties olisi ollut tarvetta tällaiselle esitykselle mikä nyt nyt on tässä tehty sitten toinen toinen mistä edustaja mäkelä puhui se olisi veikkauksellekin ehkä semmoinen uusi malli ajatella jos jos on oletettavaa että tämän seurauksena ei ei suomesta enää ole samanlaisia rahoja saatavilla niin kuin todettiin tämä tuottaa yli miljardin se on jaettu paitsi pelihaittojen ehkäisyyn myös suomalaiselle kulttuurille urheiluelämälle kaikkeen tähän on mennyt rahaa hyvään tarkoitukseen tieteelle taiteelle ja niin päin pois tämä raha pitää jostain löytyä ja olisi ihan uudenlainen ajatusmalli tämä minkä minkä itse asiassa jo näille veikkauksen asiantuntijoillekin kerroin minkä mäkelä kertoi täällä jos veikkaus lähtisikin tulevaisuudessa hakemaan ulkomailta ulkomailta sitä rahaa tukeakseen suomalaista kulttuuria tiedettä ja taidetta mutta ei muuta kuin kiitoksia vaan eduskunnalle laajasta ja rikkaasta

nopeana kommenttina noihin edustaja lehti puhui ansiokkaasti noista erilaisista pelityypeistä eli joku peli nopeatempoinen minkälainen on se peliprofiili kuinka usein se pelitapahtuma toistuu miten nopeasti sinne sitä rahaa pystyy upottamaan sillä on suuri merkitys näiden peliongelmien muodostumisen kannalta ja niihin peleihin pitää suhtautua myös lainsäädännöllisesti eri tavalla tämä veikkauksen ulkomaalainen toiminta sinänsähän veikkauksellahan on ollut yhteistyötoimintaa ulkomaalaisten peliyhtiöiden kanssa jo pidempään eli puhutaan esimerkiksi vikinglotosta ja ja eurojackpotista nehän ovat kansainvälisiä pelejä jo tänä päivänä ja voitot voivat mennä eri maihin mutta nyt se mistä itse puhuin puheenvuorossani oli se että veikkaus laajentaisi mahdollisuuden pelata rekisteröityneenä pelaajana sen omia pelejä omana itsenään veikkaus oynä myös ulkomaalaisille pelaajille siitä oli tosiasiallisesti kysymys tässä avauksessani

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies ensimmäisessä käsittelyssä olevan esityksen tarkoituksena on saattaa sähköiset julkaisut ensimmäinen seitsemättä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen saman alennetun kymmenen prosentin arvonlisäverokannan piiriin kuin painetut julkaisut tämä merkitsisi neutraalia verokohtelua lisämausteena tässä on myös erillinen esitys lehtien irtonumeromyynnin verokannan alentamisesta kymmeneen prosenttiin eli samaksi kuin tilatuilla sanoma ja aikakausilehdillä on tämä muutos tuli mahdolliseksi kun vastaava laajennus hyväksyttiin eun neuvostossa direktiivitasolla kuudes marraskuuta kaksituhattakahdeksantoista ja hallitus antoi ripeästi esityksen eduskunnalle tämän esityksen siis kolmastoista joulukuuta tätä ripeyttä edesauttoi se että valtioneuvosto oli mediapoliittisessa ohjelmassaan omaksunut jo valmiiksi kannan jonka mukaan muutos toteutetaan heti kun direktiivi siihen mahdollisuuden antaa valiokunnan mietintö on käytännössä

siis muuttamaton hallituksen esitykseen verrattuna yksi luonteeltaan täysin tekninen muutos siellä on ja se liittyy eduskunnan jo hyväksymään esiintyvien taiteilijoitten ynnä muuta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisoikeuteen mutta käytännössä valiokunta esittää siis hallituksen esityksen hyväksymistä

puhemies tämä niin sanottu digialvi on kaikkien eduskuntapuolueitten kannattama hintalappu sille on kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa josta kymmenen miljoonaa on näille lehdille ja loput kahdeksantoista miljoonaa sähköisille julkaisuille ja se täytyy vielä todeta että hintajousto lienee noin puolet tästä koko alennuksesta eli olettamus on siis näin että sähköisten julkaisujen hintoihin tästä kahdeksastatoista miljoonasta menee noin puolet eli toivottavasti niitten hinnat myös hiukan alenevat ja käyttö

arvoisa puhemies tämä esitys on sinällään kannatettava käden ojennus suomalaisille mediayhtiöille tästä voi seurata sellaista vaikutusta että tulee kilpailukykyä suhteessa kansainvälisiin internetjättiläisiin mikä on sinänsä toivottava kehityssuunta mutta toivon kuitenkin että ihan kaikkeen sen toimialan lobbaukseen ei lähdettäisi mukaan ja olen hyvin iloinen siitä että näissä tekijänoikeusdirektiivin koukeroissa valtioneuvosto on kuitenkin pitänyt linjansa eikä ole lähtenyt siihen mitä media alalta on vaadittu näiden linkkiverojen ja muiden suhteen eli suomen kannat siinä asiassa ovat varsin järkeviä elikkä ei kuitenkaan lähdetä nyt sitten internetin vapautta romuttamaan sen nojalla että suomalaisille mediayhtiöille saataisiin rahaa

arvoisa puhemies totean myös itse että esitys on kyllä perusteiltaan kannatettava niin kuin tässä esimerkiksi edustaja vähämäki toi esille tätähän useat lähestulkoon kaikki eduskuntapuolueet ovat pitkään ajaneet mutta totean vielä tässä aivan lopuksi lyhyesti että siltäkin osin esitys on hyvä että tämä arvonlisäverokannan alennus koskee myös sähköistä oppimateriaalia mikäli se täyttää muutoin nämä lehtiä ja kirjoja tai lähinnä nyt kirjoja kirjoja koskevat edellytykset tässähän on paljon käyty julkista keskustelua muun muassa toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta siitä voidaan toki olla monta mieltä onko sen lähtökohtaisesti oltava oltava kaikille maksutonta mutta joka tapauksessa myös materiaalikustannukset ovat siitä hyvin merkittävä osa ja kun siirrytään kohti digitaalista oppimateriaalia ja sen hintaa saadaan alaspäin niin uskon että kustannukset myös toisen asteen opinnoissa ja miksei muissakin opinnoissa voivat laskea hyvinkin merkittävästi

arvoisa puhemies veteraaniasioista ei ole koskaan puhuttu liikaa tosin tänään aikaisemmissa keskusteluissa tuntui ihan pahalta että nämä keskustelut mitä tässä oli mene vaalipuheiksi mitä olen veteraaneilta kuullut eri puolilta niin kokonaisuudessaan heidän rahatilanteensa alkaa nytten olemaan kohtalaisen hyvä sen osalta mitä me olemme pystyneet antamaan mutta nyt kaikkein tärkein asia on se että on niitä hoitavia käsiä ja ihmisillä aikaa hoitamiseen vanhustenhoito on viime päivinä tullut muutenkin vahvasti esille ja hyvin moni veteraani on nytten siinä iässä ja elämäntilanteessa että he todella tarvitsevat niitä käsiä auttamiseen ja hoitamiseen

tuntui pahalta että tänään salissa ovat erityisesti sosiaalidemokraattien edustajat haukkuneet tätä hallitusta mennen tullen ja palatessa että heikompien tilannetta olisi heikennetty totuushan on se että tällä vaalikaudella on hallitusohjelma toteutettu lähes kokonaisuudessaan olemme saaneet valtavan hienoja asioita aikaiseksi ja tärkein asia koko yhteiskunnan ja kaikkien auttamiseksi on se että sataneljäkymmentätuhatta henkilöä on saanut töitä

omahoitaja asiaa pitäisi saada veteraanien asioissa kuten muissakin vanhustenhoitoasioissa nyt myöskin eteenpäin jokaisella veteraanilla tulisi olla oma henkilökohtainen hoitaja joka vastaa siitä että on varmasti mahdollisimman hyvä olla vielä sitten tästä vaalikaudesta että mitä kaikkea tällä vaalikaudella on saatu aikaiseksi kyllähän monen vanhemman ihmisen osalta on tärkeää se että takuueläkkeitä on on saatu nostettua pienimpiä äitiyspäivärahoja vanhemmuuspäivärahoja on saatu nostettua ja monia muitakin huonommassa asemassa olevien henkilöitten rahoja saatu parannettua eli opposition puheet siitä että heikompiosaisia on koko ajan heikennetty ja rikkaita on autettu eivät todellakaan ole ihan niin kuin on sanottu vaan kyllähän tässä on kokonaisuudessaan pyritty siihen että suomessa työllisyystilannetta yritetään auttaa eteenpäin jotta saataisiin rahaa tuottamaan tälle yhteiskunnalle lisää työpaikkoja ja toimintoja apua kaikille

herra puhemies tätä hallituksen esitystä kannatamme tietysti täysin rinnoin ja toivon että se menee nopeasti eteenpäin ja varmaan meneekin kun vaalit lähestyvät ja eduskunta on jäämässä tauolle täällä aikaisemmassa keskustelussa edustaja pia viitanen sosiaalidemokraateista syytti perussuomalaisia neljän vuoden leikkauksista tässä asiassa eli veteraanietuuksien osalta tämä ei tietenkään pidä paikkaansa koska me emme ole olleet mukana leikkaamassa kuin kauden alussa kun pääministeri ja valtiovarainministeri potkaisivat meidät ulos hallituksesta sen jälkeen emme ole näitä päätöksiä olleet tekemässä päinvastoin olemme puolustaneet veteraanien etuuksia ja muun muassa johtamassani valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa sosiaali ja terveysministeriön pääluokkaa käsiteltäessä olemme veteraanien kotiin vietävien palvelujen osalta taistelleet niin että siellä on saatu paljon parannusta tähän tarkoitukseen ja se on huomioon otettava arvoisa puhemies en malta tässä yhteydessä olla nostamatta jälleen esille sosiaalidemokraattien leikkauslistaa ajalta kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista eli tasan kuukausi ennen viime eduskuntavaaleja sosiaalidemokraatit toteavat että vaalikauden aluksi pitää tehdä heti päätös kolmen miljardin leikkauksista miljardin lisäleikkauksesta päätös hallituskauden puolivälissä jos on tarpeen sopeutuksesta kaksi kolmasosaa leikkauksilla ja kolmannes veronkorotuksilla etuuksien indeksien osittainen jäädytys kahdeksansataa miljoonaa euroa tähän pysähdyn nimittäin kahdeksansataa miljoonaa tämän inflaatiotason tilanteessa mikä meillä on ollut olisi kyllä merkinnyt sosiaalidemokraattien osalta vähintään sitä samaa leikkausta näihin indeksisidonnaisiin etuuksiin mitä hallitus on tehnyt eli sosiaalidemokraatit ovat selityksen velkaa miten he olisivat tämän kahdeksansataa miljoonaa keränneet etuuksien indeksien jäädytyksellä he toteavat että sitten taas pääosa korotuksista tehtäisiin puolitettuina ja täysimääräiset indeksikorotukset eläkkeisiin lapsilisiin toimeentulotukeen työttömyysturvaan ja vanhempainrahoihin ei siis veteraanietuuksiin täysimääräisiä indeksikorotuksia tämä on demarien linja todettakoon vielä että esimerkiksi toisen asteen koulutukseen mistä täällä paljon on puhuttu jatkuvasti sosiaalidemokraatit esittivät kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan leikkausta kun hallitus teki sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkauksen

puhemies tässä viime vuoden loppupuolella hallitus teki esityksen jonka mukaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista tasolle ja näin ollen kaikki kansaneläkeindeksisidonnaiset etuudet myöskin vuoden kaksituhattakahdeksantoista tasolle muun muassa takuueläke se muutos on pysyvä ja sitä ei jatkossa kompensoida täytyy ottaa huomioon että myöskin vuonna kaksituhattakahdeksantoista nämä samat etuudet jäädytettiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista niitä vain leikattiin eli silloin kun me olimme hallituksessa hallituksessa näitä etuuksia leikattiin mutta nyt kun olemme sieltä sattuneesta syystä tippuneet opposition puolelle hallitus on nämä etuudet jäädyttänyt kahtena vuonna ja itse asiassa kun nyt ollaan aivan tässä nousukauden huipulla tämä politiikka hiukan ihmetyttää toki silloin kun vaalikausi alkoi käsitettiin hyvin se että suomi oli hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja näitä leikkauksia täytyi tehdä no nyt täytyy ottaa huomioon vielä se että kyllähän täytyy olla huolestunut eläkkeitten yleisestä ostovoimasta ja sen kehityksestä kun näitä etuisuuksia miten käy eläkkeitten ostovoiman kun asumisen sähkön ja liikkumisen kustannukset jatkuvasti nousevat tämä on iso kysymys myöskin ensi vuonna

arvoisa puhemies edustaja vähämäki ja edustaja kankaanniemi tässä hyvin kertasivat tämän vaalikauden tapahtumia ja on totta että vaalikauden alkuun monia monia kipeitä päätöksiä jouduttiin tekemään jotta tämän maan talous saatiin lopulta edes jonkinmoisesti jaloilleen toki vieläkään ei voida huoahtaa mutta toivottavasti nuo kipeimmät päätökset ovat nyt takanapäin haluan kuitenkin muistuttaa siitä että kun vuonna kaksituhattakuusitoista tehtiin päätöksiä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtion talousarvioon hallitushan teki esityksen jonka mukaan kun inflaatiota ei ollut kansaneläkeindeksiin sidottuja menoja oltaisiin pudotettu kautta linjan nolla pilkku kahdeksankymmentäviisi prosenttia kuitenkin sitten havaittiin havaittiin että se olisi tarkoittanut myös rintamalisän ja vastaavien etuuksien leikkausta jotka veteraaneille täysin ansiosta ansiosta kuuluvat ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä kyllä tuli silloin muistaakseni lokakuussa kaksituhattakuusitoista siihen tulokseen että tätä leikkausta ei voida tehdä olin itse mukana hallituspuolueiden neuvotteluissa valtiovarainvaliokunnan jäsenenä tuolloin ja hallituspuolueet silloin aivan oikein totesivat että kyllä tähän tarkoitukseen tulee määrärahaa löytyä ettei sentään rintamaveteraaneilta leikata ja niin niin tapahtuikin että ei leikattu hallitus sitten perui tuon esityksensä tuolta osin muistaakseni kyse oli vain noin kahdestasadastatuhannesta eurosta valtion budjetissa varsin pieni summa mutta periaatteelliselta kannalta on tärkeää että meitä sodassa henkensä kaupalla